Arvoisa puhemies, tämä on historiallinen hetki, ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentin täysistunnossa käytetään puheenvuoro Helsingistä ja vielä mitä parhaimmasta teemasta digitalisaatiosta ja tekoälystä. Nyt meneillään oleva koronapandemia on tarkoittanut isoa digiloikkaa koko Euroopassa, ja varmasti osa näistä muutoksista jää pysyväksi. Samalla se on nostanut myös esiin erittäin isot erot alueiden ja ihmisten välillä ja osoittaa sen, että meidän on investoitava lisää nopeaan moderniin infrastruktuuriin ja yhteyksiin, ihmisten digitaaliseen osaamiseen ja että meidän on investoitava myös lisää digitaalisten palveluiden ja alan tutkimukseen ja innovaatioihin, jotta voimme olla kilpailukykyisiä tulevaisuudessa.

Lisäinvestointeja tarvitaan moderneihin nopeisiin yhteyksiin, ihmisten digitaaliseen osaamiseen ja alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Se on se tapa, miten Eurooppa voi pysyä kilpailukykyisenä ja menestyvänä tulevaisuudessa. Mutta investointien ja innovaatioiden lisäksi meidän on varmistettava juuri se, että meillä on sellainen lainsäädäntö, joka tukee uusia innovaatioita ja kannustaa uusien teknologioiden ja uusien sovellusten käyttöönottoon. Samalla on varmistettava, että hyvä kuluttajansuoja ja ihmisten perusoikeudet toteutuvat myös digitaalisessa maailmassa, ja tässä meidän on tärkeää nyt lainsäädännössä löytää oikea balanssi. Me emme saa lähteä ylisääntelemään digitaalisia palveluita tai tekoälyä, mutta meidän on varmistettava samalla se, että kuluttajien ja yritysten luottamus digitaalisiin palveluihin säilyy. Se tarkoittaa sitä, että sääntelyä on uudistettava alustojen vastuun osalta ja meidän on luotava tekoälyyn myös omat eettiset eurooppalaiset periaatteet.